Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, pienet yritykset kärsivät usein maksuviivästysten aiheuttamista talousvaikeuksista ja nykyisessä taloustilanteessa maksujen viivästyminen voi merkitä jopa pienen tavara tai palvelutoimittajan konkurssia likviditeettikriisin takia. Neuvoston kanssa on nyt päästy sopimukseen maksuviivästysdirektiivin päivittämisestä, joka asettaisi elinkeinonharjoittajien välisille ja julkisyhteisöjen maksuille yleisen 30 päivän takarajan. Mielestäni on kuitenkin tärkeää tunnistaa myös yleinen sopimusvapaus yritysten välisissä liiketoimissa ja siksi pidän hyvänä sitä, että yritysten välisissä liiketoimissa maksuaikaa voidaan myös pidentää 60 päivään, jos se on molempien osapuolten näkemys. Julkisille viranomaisille nämä mahdollisuudet maksuajan pidennykseen ovat tiukemmat ja etenkin julkisen hallinnon maksuviivästykset ovat muodostuneet suureksi ongelmaksi osassa EU maista. Esimerkiksi Kreikassa keskimääräinen maksuaika on saattanut venähtää jopa 165 päivään mutta siihen on nyt tulossa parannusta, kuten kreikkalainen kollega täällä totesi ja Espanjassa 138 ja Italiassa 128 päivään. Näiden maksuviivästysten takia rahoitusyhtiöt ovat päässeet hyötymään, sillä yritykset ovat pakon edessä joutuneet myymään omia maksusaataviaan, jotta ne voivat nopeuttaa saataviensa kiertoa. Nämä rahoituspalvelut maksavat ja voidaan sanoa, että lähtökohtaisesti yrityksillä on oikeus saada omat saatavansa velalliselta ilman minkäänlaisia välikäsiä ja lisäkustannuksia. Päätetty viivästyskorko, viitekorko 8 prosenttia, on hyväksyttävä, mutta 40 euron minimiperintäkulu saattaa muodostua kohtuuttomaksi pienien, esimerkiksi toistuvien toimitusten suhteen. On muistettava, että viivästyskulun tulee olla määrältään kohtuullinen eli sidottu velkojalle tosiasiallisesti aiheutuneisiin kohtuullisiin kustannuksiin. Näistä reunahuomautuksista huolimatta maksuviivästysdirektiivistä on varmasti eniten hyötyä juuri pienille ja keskisuurille yrityksille.